Arvoisa puhemies, kuluneen vuoden aikana olemme saaneet TAX3 valiokunnassa paljon uutta tietoa talousrikosten, veropetosten ja veronkierron ongelman laajuudesta.

Ilmeisesti likaisenkaan rikollisen rahan alkuperä tai pankin asiakkaan tunnistaminen eivät ole kiinnostaneet pankinjohtajia silloin, kun asiakkaalla on rahaa riittävän paljon, ja tämä on hyvin huolestuttavaa. On varmaa, että kesällä aloittavalla parlamentin pysyvällä verovaliokunnalla tulee riittämään työtä. Tästä pitävät huolen jatkuvasti julkisuuteen nousevat veroskandaalit, joista viimeisimpänä esimerkkinä on Troikan rahanpesula, joka paljasti venäläisten liikemiesten junailemaa massiivista rahanpesua muun muassa Nordea pankin kautta.